ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia

käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö kuusitoista yleiskeskustelu asiasta päättyi seitsemäs toista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies teen vastalauseen yhden mukaisen

arvoisa puhemies kannatan

edustaja tavion

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö viisitoista yleiskeskustelu asiasta päättyi seitsemäs toista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puheenjohtaja teen vastalauseen mukaisen pykälämuutosehdotuksen

arvoisa puhemies kannatan edustaja elorannan esitystä

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön neljätoista pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa

lakiehdotuksesta lakiehdotuksesta